kalajoelta oleva kirkkoherra teologian maisteri eija nivala joka on tullut varamiehenä oulun vaalipiiristä edustajantoimensa hoitamisen keskeyttäneen mirja vehkaperän sijaan on esittänyt minulle

eduskuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

on tarkoitus esittää helpotuksia hallitus esittää katsastustoiminnan lupasääntelyn yksinkertaistamista ja keventämistä nyt katsastustoiminnassa siirryttäisiin toimipaikkakohtaisista luvista luvista toimijakohtaisiin lupiin katsastuslupa oikeuttaisi harjoittamaan toimintaa usealla usealla toimipaikalla ja yhdellä luvalla saisi tarjota kaikkia katsastuspalveluja nykyinen jaottelu kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin sekä määräaikais ja erikoiskatsastuksiin poistuisi samalla luovuttaisiin kaikkien katsastuspalvelujen tarjoamisvelvollisuudesta toimija saisi siis itse päättää missä millaisia palveluja tarjoaisi kunhan tekee tästä ilmoituksen liikenteen turvallisuusvirastolle lupasääntelyn yksinkertaistaminen helpottaa uusien katsastusasemien perustamista ja mahdollistaa räätälöityjen palvelukonseptien kehittämisen mahdollisuus valita katsastettavat ajoneuvoluokat johtaisi siihen että yhä useammanlaiset tilat soveltuisivat katsastusasemiksi samalla esitetään myös muutoksia katsastustoiminnan valvontaan muutosten myötä valvonnan painopiste siirtyisi ennakollisesta valvonnasta jälkikäteiseen valvontaan kun nykyisin toimipaikkakohtaisten lupien myöntämisen yhteydessä tehtävät aloitustarkastukset poistuisivat tämä vapauttaa viranomaisresursseja jälkikäteiseen riskiperustaisesti kohdennettuun valvontaan samassa yhteydessä hallitus esittää myös teknisiä täsmennyksiä taksamittarisääntelyyn liikenne ja viestintäministeriö on käynyt runsaasti keskusteluja aiheesta työ ja liikenteen turvallisuusviraston ja turvallisuus ja kemikaaliviraston kanssa ja näissä keskusteluissa on tultu siihen tulokseen ettei vahvistettu laki ole riittävän yksiselitteinen suhteessa sen tavoitteisiin eikä se siten takaa toimijoille riittävästi oikeusvarmuutta tästä syystä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi selventää sääntelyä jotta sitä tulkittaisiin ja sovellettaisiin lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla asia oli syytä saattaa vireille jo ennen lain voimaantuloa heinäkuussa jotta toimijat saavat varmuuden siitä että asiaan ollaan hakemassa kestävää ratkaisua asia saatettiin vireille nopealla aikataululla ja liitettiin osaksi katsastusasioihin liittyvää hallituksen esitystä ilman erillistä lausuntokierrosta juuri vallitsevan epävarmuuden vuoksi menettelytavoista ja prosessista käytiin erillinen keskustelu oikeuskanslerin kanssa ja tästä johtopäätöksenä oli että näin voitiin toimia etenkin kun asia oli teknisluontoinen ja siinä oli kuultu relevantteja viranomaistahoja taksamittarin sääntelyn osalta tavoitteena on edelleen teknologianeutraalisuus ja sovelluspohjaisten ratkaisujen mahdollistaminen jo liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen yhteydessä tehtyjen muutosten tavoitteena oli hyödyntää eun mittauslaitedirektiivin mukainen ja monissa maissa käytössä oleva mahdollisuus sallia muita mittaustapoja erilaisissa kuljetuksissa nyt esitetään että ajoneuvolain taksamittarisäännöstä täsmennettäisiin siten että siitä käy selkeästi ilmi eun mittauslaitedirektiivin mukainen lakisääteinen mittaustehtävä taksamittaria olisi siis käytettävä jos matkan hinta perustuu matkan ja ajan mittaamiseen ja kyytiä ei ole tilattu ja maksettu teknisen käyttöyhteyden avulla teknisen käyttöyhteyden avulla tilatuissa ja maksetuissa kyydeissä järjestelmiltä edellytetään riittävää mittaustiedon luotettavuutta ja tiedon suojauksen tasoa kuten jo vahvistetussa ajoneuvolain muutoksessakin on kyseessä ei siis ole asiallinen muutos vaan lain sanamuodon täsmentäminen täsmennyksillä ei olisi vaikutusta kelan hankintoihin vaan julkisesti tuetuissa kuljetuksissa voidaan jatkossakin edellyttää taksamittarin käyttöä kuten esimerkiksi kela on ainoa asiallinen muutos taksamittarin osalta olisi se että niiden valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan liikenteen turvallisuusvirastolle tällä selkeytettäisiin viranomaisten välistä työnjakoa on tarkoituksenmukaista ja oikeusvarmuutta vahvistavaa että taksamittareiden valvonta keskittyy yhdelle viranomaiselle laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista muut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kun ne on hyväksytty ja vahvistettu kiitos

rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia esityksen mukaan ajoneuvojen katsastustoiminta säilyisi edelleen luvanvaraisena mutta nykyistä toimilupasääntelyä muutettaisiin siten että katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin lisäksi nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi toimijakohtainen lupa on sikäli perusteltu että useimmat katsastusasemat toimivat ketjuina jolloin laitteistot vaatimukset ja toimintakulttuurit periytyvät toimipaikkojen välillä lupajaottelun poistoa ei voi täysin varauksetta kannattaa vaikka suurin osa katsastuspaikoista toimii ketjuissa pitää pystyä varmistamaan lainsäädännössä riittävä osaaminen kevyestä kalustosta voimakkaasti poikkeavan raskaan kaluston katsastuksiin

liikennepalvelulain ykkösvaiheen kohdalla moni meistä saattaa muistaa että lvmn tulkinnat mittausdirektiivistä taksamittari tai vastaava joutuivat kovan arvostelun alle ja nyt tulee väistämättä mieleen että etsitään sopivampaa määräysten tulkitsijaa tukesilla on halu noudattaa direktiivejä ja mittauslaitelakia tuleekin mieleen kun arvoisa rouva ministeri on tässä salissa esittelemässä tätä asiaa ja edelleen edelleen aitiossa läsnä tarkoittaako rouva ministeri tämä sitä että ainoastaan ministeriönne alainen trafi osaa valvoa lakia teidän elikkä lvmn tarkoittamalla tavalla tukesilla on vahva kokemus teknisten mittalaitteiden valvonnasta eri aloilla eikö lvmn tehtävä ole edistää lainsäädäntöä siihen kuntoon että itsenäinen valvontavirasto voi sitä tulkita ilman riskejä eikä esittää valvojan vaihtamista on myös syytä todeta erikseen ajoneuvolain mittauslaitelain ja markkinavalvontalain muutosta koskevat lakiehdotukset siis lisättiin esitykseen lausuntokierroksen ja lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyn jälkeen kyseessä on teknisluontoinen muutos jolla pyritään selkiyttämään säädöstekstiä siten että sitä tulkittaisiin lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla tästä syystä erillistä lausuntokierrosta ei nähty tarpeelliseksi ja on varsin ymmärrettävää että muun muassa taksiliitto on todella kummissaan siitä että heitä ei ole tämän lisäysmuutoksen jälkeen kuultu asiasta ja ja sitä kautta he he eivät myöskään ole saaneet tähän nyt sitten lausua siinä mielessä tämä jälkimmäinen muutos joka liittyy näihin taksa ja taksipuolen asioihin aiheuttaa varmasti liikenne ja viestintävaliokunnassa vielä työtä ja mietittävää

arvoisa rouva puheenjohtaja edustaja taimela käytti hyvän puheenvuoron totean nyt ensin alkuun sen että tästä katsastustoiminnastahan esitetään nyt tämmöistä periaatteellista muutosta jossa siirryttäisiin ennakkovalvonnasta jälkikäteisvalvontaan tästä esityksestä nousee monia kysymyksiä ja niistä kyllä merkittävin on miksi katsastustoiminta ja mittauslaitteet kytketään yhteen katsastuslain olisi tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta kuluvaa vuotta joten sen valmisteluun olisi vielä tässä vaiheessa ollut hyvä aika eikä sitä olisi tarvinnut tällaisessa kiireellisyysaikataulussa valmistella mitä sitten edellyttää tämä mittauslaitteitten tilanne sitä tikulla silmään kuka vanhoja muistelee mutta en nyt malta olla muistelematta niitä keskusteluja tässä salissa ja niitä pykälämuutosehdotuksia joita muun muassa näihin mittauslaitteisiin esitimme tässä salissa silloin kun päätimme liikennepalvelulaki ykkösestä oppositiossa ja sdpssä täysin selvää että me olemme menossa tämmöiseen epävarmaan tilanteeseen juuri kuten ministeri aiemmin pöntössä vahvisti että tämä vahvistettu laki ei ole riittävä oikeusvaikutuksiltaan ja laki astuu voimaan jo juhannuksen jälkeen ymmärrän siis huolen ja ymmärrän sen että meidän täytyy kiireellisesti muuttaa tuota mittauslaitelakia mutta sitä mitä näihin toimintatapoihin tulee en pysty ymmärtämään meillä esittelytekstissä annetaan ymmärtää että taksiliittoa on kuultu kyllä taksiliittoa on kuultu tämän katsastusosion osalta mutta ei näitten mittauslaitteitten osalta sieltä on selkeää viestiä tullut siitä että tämä taksamittari on kiistanalainen ja entistä epäselvempi ja eriarvoistava eri tavoin toimivia yrittäjiä eri tavoin kohteleva olisi välttämätöntä jos te haluatte nyt tässä kiireisessä aikataulussa tämän mittauslaitelain viedä eteenpäin että tästä kytkettäisiin ulkopuolelle nämä katsastuslakiin viittaavat osiot meillä olisi jo niin täysi työ saada tämä laki lainvoimaiseksi heti kun olemme sen täällä vahvistaneet tosin hyvää valmistelua siltäkään osin emme pystyisi tekemään kysymys vielä arvoisa ministeri berner tässä esityksessä on esitetty että taksamittareiden valvonta siirtyisi liikenteen turvallisuusvirastolle mutta hups sentään kun meillähän ei ole sellaista liikenteen turvallisuusvirastoa vielä meillä on vasta käsittelyssä oleva esitys liikenteen turvallisuusvirastosta tekisimmekö tässä nyt lain jossa annetaan tehtäviä sellaiselle

arvoisa rouva puhemies tämä uudistus on kauan odotettu uudistus ja tuo katsastustoimen tälle vuosituhannelle lupasääntely kevenee ja turhien katsastusten määrä vähenee pidän tätä kokonaisuutena hyvänä esityksenä täällä on jo nostettu esiin näitä puutteita ja uskon että valiokuntakäsittelyssä näitä tullaan sitten erityisellä tavalla huomioimaan en näe sitä esteenä vaikka täällä on näitä keskeisiä asioita vielä hieman auki etteikö tätä esitystä olisi voitu tehdä

puhemies edustaja kymäläinen nosti esille tästä hallituksen esityksestä nimenomaan tämän taksamittariasian itse olen sitä mieltä että on erittäin hyvä että ministeri ja ministeriö ovat tuoneet nimenomaan nyt tässä hallituksen esityksessä kiireellisenä myöskin tämän taksamittariasian sen asian jota jo silloin kun lakia liikenteen palveluista niin täällä

salissa kuin myöskin liikenne ja viestintävaliokunnassa käytiin läpi taksamittariasia keskustelutti jo silloin myöskin kaikkia liikenne ja viestintävaliokunnan jäseniä hyvin paljon ja oltiin sitä mieltä että tätä asiaa tulee myöskin seurata miten tämä toteutuu olen edelleen sitä mieltä että on hyvä että nyt myöskin tähän asiaan puututaan koska tämä on keskusteluttanut

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on todella tärkeä katsastusasiassa on hyvä tuoda lisää vaihtoehtoja tuonne maakuntiin ja erityisesti sääntely siitä että kaikkea ei tarvitse samassa katsastuspaikassa katsastaa antaa mahdollisuuden yrittäjille tehdä erilaisia katsastuspisteitä hallituksen esitykset jotka ovat jo toteutuneet elikkä ettei tarvitse moottoripyöriä katsastaa ja museoautojen katsastuksien helpottaminen ovat myös hyvä pohja tälle asialle katsastustoiminta on suomessa ollut vahvasti säädelty asia vuosien saatossa ja nyt kun mennään tähän että erityyppisiä katsastusasemia syntyy suomeen niin pidän tätä sillä lailla hyvänä uudistuksena ja ja tästä on hyvä mennä eteenpäin no mitä tulee sitten tähän taksamittariasiaan on tärkeä asia selkeyttää tässä vaiheessa koska ensimmäinen seitsemättä uusi laki astuu voimaan niin että sitten mennään samoilla säännöillä taas siltäkin osin eteenpäin täällä on tuotu esiin taksamittarisääntelystä keskustelu silloin kun lakia valmisteltiin toki siitä käytiin valiokunnassa kovasti keskustelua mutta tämä on hyvä selkeyttävä esitys tässä hallituksen esityksessä annetaan yksiselitteiset pelisäännöt asialle tulee oikeusvarmuus ja erityisesti kun hinta määräytyy matkan ja ajan perusteella tärkeys korostuu siinä asiassa ja minusta tämä on tarpeellinen uudistus ja miksi tämä pitää tehdä nyt nopealla aikataululla se on toki välttämätöntä koska uusi laki lähtee ensimmäinen seitsemättä voimaan ja pitää tietää millä pelisäännöillä

arvoisa rouva puhemies lähdenkin nyt takaperoisesti kommentoimaan ettei vain unohdu ei pidä nyt tässä salissa luulla että tämä asia tuo jotenkin matkojen hinnoitteluun jotakin sellaista uutta jokaisessa autossa on mittari ja kyllä se yrittäjä itse määrittelee sen hinnan paljonko se mittari raksuttaa ei tämä siihen tuo nyt mitään autuutta minun mielestäni tämä on positiivinen asia että tähän mittariasiaan palattiin jo näinkin nopeasti en katso sitä ollenkaan pahana jos toiveena on myös se että me voisimme käydä keskustelua siitä

jos lähden täältä negatiiviselta puolelta vaikka positiivisiakin on niin kun ajattelen trafin lausuntoja liikenteen palveluista ja sitä kommentointia jossa ei katsottu ollenkaan huolenaiheena sitä ettei nyt ole mittareita ja sääntelyä niin hieman hieman se puistatti niissä kommenteissa se tarkoittaa sitä että tämä villi ja vapaa toiminta kun mittareitten ja ja mittalaitteistojen valvonta siirrettäisiin tukesilta joka on sitoutunut direktiiviin niin että mittalaitteet ovat säännösten mukaisia olisi jotenkin tässä kohtaa uudistusta luotettavampi etenemispolku ja sitä kautta se että toimintoja siirretään toisaalle ei ei välttämättä anna ainakaan näin asiakkaan näkökulmasta luotettavuutta sille että edettäisiin järkevästi nyt tässä tilanteessa missä mutta täytyy sanoa että kyllä tämä katsastustoiminta suomessa on kaivannut uudistuksia niitä on tehty kun muistaa pikkupoikana kun katsastusmiehet siellä kylien toripaikoilla niitä autoja katsastelivat niin olemmehan me menneet aimo askeleen eteenpäin on hyvä hyvä myös normeja ja joustavuutta lisäämään katsastustoimintaan ja siinä mielessä tervehdin kyllä tätä positiivisella mielellä mutta tämä mittalaitteitten siirto poliittiseen ohjaukseen tässä kohtaa varsinkin sellaiselle taholle joka on erittäin voisiko sanoa myötämielisesti suhtautunut siihen että tämmöinen villi ja vapaa toiminta kyllä tulee tasoittumaan toivotaan että tässä keskustelussa voitaisiin kun tämä valiokuntaan tulee kun tätä avataan palata vielä siihen hinnoitteluun näitten mittareitten kautta

arvoisa rouva puhemies sodan jälkeen kun seurasin viisikymmentä luvulla autojen katsastusta melkein kaikki autot olivat loppuun ajettuja ja turvalaitteet vähän pelkästään ohjausnivelet vaan usein jarrut ja renkaatkin sen jälkeen autoteknologia on mennyt huikeita askeleita askeleita eteenpäin ja on esitetty kysymys kannattaako ylipäätänsä käyttää kansakunnan voimavaroja autojen katsastamiseen nyt puhun henkilöautoista kevyestä liikenteestä ilmeisesti se että moottoripyöriä ei tarvitse katsastaa viittaa siihen että on ymmärretty että tämä kokonaisuus ei tule kansantalouden kannalta järkevään käyttöön mitä näihin autojen katsastuksiin menee henkilötyöaikaa ynnä muita muistaakseni yhdysvalloissa ei tarvitse katsastaa autoja silloin kun suomessa suolattiin oli tietysti syytä katsoa keskeisiä rakenteellisia osia ovatko ne läpiruostuneita mutta nyt nämä ongelmat on saatu pääosin korjattua norjan liikenneministeriö selvitti kannattaako katsastukseen käyttää näin paljon resursseja verrattuna siihen että vastaavat resurssit siirretään tien päällä oleviin tarkastuksiin nimittäin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suuri osa on tietysti ikävä kyllä itsemurhia mutta se mikä jää jäljelle johtuu useimmiten siitä mitä on ratin ja penkin välissä tai renkaissa epäilen että olisi syytä viedä tätä uudistusta eteenpäin ja katsoa missä vaiheessa esimerkiksi uusimman uusimman kaluston osalta voitaisiin tästä luopua kokonaan tai siirtyä siihen että jos autoa huolletaan niin siinä yhteydessä huoltajan velvollisuuksiin tulee kiinnittää huomiota niihin paikkoihin sisältyy riskiä sitten tämä taksin mittariasia kun torikaupassa vaaditaan aika yksilöityjä mittavälineistöjä jotta voidaan nippu porkkanoita myydä tai kappa perunoita niin kyllä tässä sanoisinko dokumentoituvassa maailmassa pitäisi olla mahdollista että kaikissa autoissa olisi sellainen mittaristo josta sekä asiakas että verottaja voisivat luotettavasti päätellä että mitään ohikirjaamista ynnä muuta ei

arvoisa rouva puhemies edustaja lehti käytti hyvän puheenvuoron joskin tietysti meidän täytyy muistaa että autokantaa on hyvin monenlaista esimerkiksi itse tulen pitäjästä jonka bensamittarissa lukee teksti ysivitonen poistettu vähäisen käytön vuoksi ja siellä on tarjolla vain ysikasia ja tämä kuvastaa sitä minkälaista autokantaa siellä kotipitäjässäni on mutta siitä huolimatta nimenomaan tämä katsastuksen eteneminen asteittain voisi olla järkevää

voisi miettiä kuinka paljon sitä katsastusväliä vielä voisi turvallisesti pidentää ja voisiko siellä tulla välivuosia sitten sitten myöhemminkin kun taksiuudistus nyt sitten astuu voimaan siellä on paljon pelkotiloja mutta toivon myöskin sitä että että kun tasavertaisesti vaaditaan vaaditaan

arvoisa rouva puhemies tämä katsastustoimintaa koskevan lainsäädännön uudistaminen on äärimmäisen hyvä hanke on syytä muistaa kuitenkin se tosiasia että maailma on mennyt eteenpäin niistä ajoista jolloin katsastustoimintaa alettiin suomessa harjoittaa muistan kun muuan rekkamies totesi aikoinaan silloin vanhan lain aikaan entisen menettelyn aikaan että kun sitten tähän uuteen tultiin ja katsastustoiminta vapautui niin hän

oli käynyt katsastamassa tuumasi ja totesi vain rauhallisesti että ensimmäistä kertaa hän huomasi olevansa asiakas joka on tärkeä sille katsastustoimistolle se aikaisempi vähän ehkä kylmäkiskoisempi kohtelu muuttui ystävälliseksi palveluksi tällä linjallahan meidän pitää jatkaa ja pitää muistaa

niin kuin edustaja lehti omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasi että tämän päivän autojen huoltaminenhan on muuttunut aika pitkälti uudempien autojen osalta silläkin keinoin että

takuuvaatimukset vaativat että asiakas käyttää määrävälein auton huollossa jotta takuu säilyy voimassa niin siinä samassa yhteydessä huoltomies varmasti katsoo kaikki kohdat että auto on kunnossa ja myös vanhempien autojen kanssa pitää muistaa se että tämän päivän huoltoasemilla työskentelevät ammattilaiset ovat erittäin vastuullisia miehiä ja ja naisia ja kun he huoltavat autoa niin jos he huomaavat vaikka että joku raidetangon pää taikka jotkut jarrulevyt tai jotkut muut ovat kuluneet kyllä varmasti siitä huomauttavat ja

ja kun katsastuskerrat harvenevat jo aikaisemmin hyväksyttyjen lakien myötä niin tässäkin yhteydessä saavutetaan järkevää hyötyä minun mielestäni tässä laissa kosketaan aivan oikein tälläkin puolella on tapahtunut valtavaa kehitystä ja verottaja verottaja varmasti saa aina oman osansa sille kuuluvan osan mikä sille kuuluukin ja pitää muistaa että nämä yrittäjät ovat tietenkin kirjanpitovelvollisia eli ei ole mitään sellaista maailmaa että nämä voisivat niin sanotusti pimeästi näitä töitä tehdä maailmassa tietysti aina siihen mahdollisuuksia löytyy mutta uskon vakaasti että suomalaiset yrittäjät alalla toimivat henkilöt ovat varmasti vastuullisia ja tekevät työnsä hyvin ja kunniallisesti

auton katsastaminen sydän hakkaa hermostuttaa mietit miten tässä nytten taas tällä kertaa tulee käymään no onneksi meillä on todella asiantuntevaa ja osaavaa porukkaa sitä autoa katsomassa katsomassa mikä sen auton tilanne tällä hetkellä sitten onkaan koko lakiuudistuksen tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja lisätä turvallisuutta kaikissa näissä asioissa on todella hyvä että nyt tässä katsastuslakiuudistuksessakin kiinnitetään huomiota siihen että tärkeintä on se että autot ovat hyvät ja kunnossa byrokratiahan tässä ehdottomasti kevenee ja sen kannattaa keventyäkin sillä autojen tekniikka on kehittynyt todella paljon liikenteessä olevat autot ovat koko ajan parempia ja parempia ja varmempia liikkumaan kuin aikaisemmin siitä miten autojen kanssa nyt sitten toimitaan tekniikka on kehittynyt ja niitä ei todellakaan enää tarvitse katsastaa niin paljoa kuin aikaisemmin kun digitalisaatio on kokonaisuudessaan lisääntynyt niin se auttaa myöskin tätä autojen katsastuskokonaisuutta on hyvä että me voimme viedä auton katsastettavaksi eri paikkoihin kulkea eri paikoissa varsinkin kun minulla on kuitenkin pitkä matka lähimpään katsastuspaikkaan se hermostuttaa no eihän se auto viimeksikään läpi mennyt ensimmäisellä kerralla mutta se oli helppoa kun minä tiesin että on muitakin paikkoja missä minä voin käyttää sitten kun minä kerkeän näyttämässä olenko minä korjannut sen oikealla lailla

oli todella rohkea veto lähteä rakentamaan kerralla näin isoa uudistuspakettia eihän siitä kerralla ihan täydellistä tullut ykkösvaiheessa tehtiin asiaa sitten oli kakkosvaiheessa ja saatiin jo paljon asioita ehkä tämä katsastuskokonaisuuskin olisi pitänyt jo vähän aikaisemmin olla mutta kun ottaa huomioon kuinka

on jo valmistellut ja tehnyt töitä tämän kokonaisuuden eteen niin hyvin tässä on kyllä todella hyvin saatu asia menemään eteenpäin voi olla että meille tulee lähiaikoina vielä joitakin muitakin pikkuisen korjattavia asioita tässä laissa liikenteen palveluista mutta ehdottomasti eteenpäin mennään täytyy sanoa kyllä ministerille kiitos siitä että näitä asioita on näin hyvin viety eteenpäin

arvoisa rouva puhemies ihan alkuun kaksi huomiota ensinnäkin kun todetaan lainsäädännössä jotain puutteita tai tai aukkoja jopa ihan suoranaisia virheitä on erittäin hyvää ja tarpeenmukaistakin että niitä paikataan ja korjataan lähtökohta on että tarvitaan katsastusalalle uudistamista mutta me haluaisimme valiokunnassa tehdä tuon työn kunnolla sillä sillä tulee olemaan ihmisten arkeen ja elämään myöskin suuria vaikutuksia haluaisimme tehdä siis sellaisen lain jossa ei olisi näitä virheitä ja puutteita joihin joihin joutuisimme palaamaan varsinkin kun tässä ei ole mitään kiireellisyyspakotetta tämän lain on

joka todellakin edellyttää tarkennusta jotta tuolla tien päällä on selvyyttä niin toimijoilla kuin erityisesti asiakkailla ja palvelun käyttäjillä tarvitaan muutosta siksi edelleenkin toistan kysymyksen ja ihmettelen miksi katsastuslaki yhdistettiin taksamittarien käsittelyyn kun tällä taksamittariasialla on kiire ja tällä katsastuslailla ei ole kiire ja edelleenkin kysyn sitä perustetta miten me voisimme tehdä täällä lainsäädäntöä jossa valvonta ohjattaisiin liikenteen turvallisuusvirastoon jota ei vielä ole olemassakaan me emme tiedä minkämuotoisena tuo virasto tulee tapahtumaan en tiedä olenko vainoharhainen jonkun mielestä ehkä olenkin mutta tulee sellainen tuntuma että tätä liikennevirastoa pyritään nyt näiden muiden lakiesitysten myötä ikään kuin väkisin ajamaan voimaan

ajankohtana elämme nyt juhannusviikkoa ja ainakin toistaiseksi tiedossa on että me työskentelemme täällä vielä yhden viikon juhannuksen jälkeen tämän laajan paketin saisimme käsiteltyä liikennevaliokunnassa jossa meillä on lukemattomia muitakin isoja tehtäviä kuten vaikka tieliikennelaki

minä siis olen aidosti huolissani siitä että emme me tämän juhannusviikon ja juhannuksen jälkeisen viikon aikana koko tätä isoa pakettia pysty käsittelemään toivoisin että saisimme näihin mittareihin jotain selkeytystä

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty hyvää keskustelua katsastuksesta ja sen tarpeellisuudesta itse haluaisin muistuttaa miksi suomessa autoja katsastetaan kyllä se tärkein periaate on tietenkin oma turvallisuus jotta katsastettu auto millä ihmiset liikkuvat on turvallinen se oma turvallisuus on siinä se ensimmäinen tulokulma ja sitten vasta kaikki muut edustaja lehti ansiokkaasti kyllä vertasi muuhun siinä mielessä se että moottoripyöriä ei tarvitse katsastaa on tärkeä sitten poliisin resurssit ja valvonta se millä moottoripyörien katsastus maantiellä suoritetaan tähän mittauslaitedirektiiviasiaan haluaisin muistuttaa myös

nyt ei sinällänsä määritellä siinä direktiivissä vaan ne jäävät meille kansallisiksi päätöksiksi ja se on tärkeä huomioida siksi pidän tärkeänä että se asia on nytten meillä käsittelyssä ja se on meidän päätäntävallassamme nyt että tilattuihin olisi tilataan kyydit kun matkan hinta perustuu

matkaan sidottu niin siinä on hyvä olla taksamittari tällainen torikauppailmiö vaan taksamittarista saat myös kuitin ja kuluttaja pystyisi sitten arvioimaan jälkikäteenkin matkan hinnan ja sen miten se hinta on määräytynyt ja sen miten se muodostuu toisaalta varmaan yhteiskunta ja muutkin sitä kuittia sitten aina joskus tarvitsevat ja kyselevät ja toki siitä sitten verottajallekin jää jälki

arvoisa rouva puhemies kun edustaja pakkanen täällä otti moottoripyörät vielä kertaalleen esiin nyt on syntynyt sellainen ilmiö kun liikkuva poliisi vähensi olennaisesti tievalvontaa ja siirryttiin peltipoliiseihin että kun moottoripyörissä ei ole etupäässä lainkaan rekisterinumeroa niin ne jäävät täysin katveeseen sitä voi ajaa vaikka kuinka

poliisi pysty jäljittämään tässä on se vaara että myös niin sanotut kevytmoottoripyörät joissa sanotaan olevan vähemmän tehoa mutta niissä on aivan riittävästi tehoa jotta pyörän nopeus voi ylittää kaksisataa kilometriä tunnissa voivat ajaa peltipoliisin ohi eikä mitään siitä seuraa sama koskee ehkä sitä että myös ajokortitta ajaminen on yleistynyt kun ei ole liikkuvalla poliisilla resursseja nuoret lähtevät pieni mahdollisuus ja aina voi selittää että oli satunnainen ja käytännössä aika monet jättävät ajokortin hankkimatta juuri tästä syystä että poliisi on siirtynyt peltipoliiseihin en ole nähnyt ensimmäisenkään peltipoliisin kysyvän ajokorttia sen paremmin kuin sitä että ajatteko huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena siinä että näin on menetelty on kyllä aika paljon huolestuttavia piirteitä liikenneturvallisuuden kannalta tietysti voisi sanoa että kun suomessa sallittiin niin sanotut mopoautot niin se tarkoittaa sitä että loukkaantumisriski niiden kanssa on moninkertainen kun paljon huokeammilla kustannuksilla olisi voitu antaa nuorille ihmisille mahdollisuus liikkua turvallisemmassa ajoneuvossa

arvoisa puhemies katsastuksen järkeistämisestä täytyy antaa kyllä hallitukselle ihan positiivinen peukku se on ihan hyvä asia mutta täällä ovat nyt tulleet esille nämä taksimittarit ja haluan nyt suoraa palautetta antaa taksiautoilijoilta varsinais suomesta ja myös satakunnasta he ovat tosiaan huolissaan tuloistaan he ovat laskeneet että jos tulot ovat olleet vuodessa neljäkymmentätuhatta niin näitten uudistusten jälkeen tulot laskevat noin kolmeenkymmeneenkahteentuhanteen ja tämä laitteisto on yksi sellainen hankinta mihin menee varoja joten pitäisi vielä kyllä ministerinkin harkita mitäs tämän asian kanssa tehdään koska varsinkin näistä maaseudun osa jo ehkä lopettamassa koko ammattinsa se on hankala asia maaseudun ihmisille niitä tuttuja takseja ei sitten enää kuljekaan tässä taxidatassa mikä nyt ohjeistaa koko aluetta varsinais suomessakin vaatimukset ovat aika kovia yksittäiset taksiautoilijat ovat helisemässä

muutama näkökulma tähän katsastuslakiin katsastajien vaatimukset eivät tässä yhteydessä muutu ja katsastuslaista on järjestetty myöskin laajat kuulemiset ja esitystä on tältä osin pidetty hyvinkin tasapainoisena kokonaan katsastustoiminnasta ei voida luopua kysymyksessä on on eu direktiivi joka tuo myöskin meille tiettyjä vähimmäisvaatimuksia joita nyt tämän lain mukaan myöskin toimeenpannaan laki liikenteen palveluista on todellakin erittäin iso muutos liikennejärjestelmään josta myöskin on täällä salissa todettu on selvää ja ymmärrän erittäin hyvin että tämä tuo myöskin paljon huolenaiheita paljon keskustelua senkin osalta on tärkeää että silloin kun syntyy epävarmuustekijöitä pystytään niihin myöskin nopeasti tarttumaan ja viemään näitä eteenpäin taksamittarin osalta lakimuutos on valmisteltu erittäin hyvässä yhteishengessä työ ja elinkeinoministeriön tukesin ja trafin kanssa esityksestä on ollut yhteisymmärrys ja toimijoiden kannalta on selkeämpää että on yksi viranomainen joka valvoo mittareita eikä ole laitekohtaista mikä viranomainen mitäkin laitetta valvoo samalla olemme halunneet huolehtia sanamuodoilla nimenomaan siitä että käy selkeästi ilmi eu mittauslaitedirektiivin mukainen lakisääteinen mittaustehtävä ja että siinä olisi luottamusta ja selkeyttä toimijoiden piirissä kuten edustaja pakkanen täällä myöskin totesi tämän lisäksi kun on viitattu siihen että olemme asiaamme edellä olemme täällä todenneet että toimijoiden tulisi tehdä liikenteen turvallisuusvirastolle joka siis on meidän nykyinen trafi nykyinen olemassa oleva viranomainen tai sitten myöhemmin liikenne ja viestintävirastolle jos eduskunta kyseisen kyseisen virastouudistuskokonaisuuden mahdollisesti aikanaan hyväksyy tältä osin olemme pyytämässä nimenomaan tätä näkökulmaa ja pidämme tämän myöskin huomiossa kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies

toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan tarkennettavaksi siten että toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakamisen menettelyä selvennetään tässä asiassa on tärkeää se että me saisimme kehitettyä kokonaisuudessaan meidän itämeren ja erityisesti rannikoiden kalastamista suomen osalta kaupallisen kalastuksen määrä varsinkin merissä on romahtanut täydellisesti meillä rannikon kalastajien määrä on vähentynyt koko ajan todella paljon ja samanaikaisesti myytäväksi saatava kala kotimainen kala on vähentynyt paljon mihin tämä kala on sitten joutunut sieltä rannikolta hylkeitten määrä on lisääntynyt meillä merissä todella paljon eli

määrä on lisääntynyt aivan valtavasti ja ne alkavat olemaan niissä määrissä että niillä on jo todella iso vaikutus meidän kalakantoihimme varsinkin rannikolla nyt sitten se mitä meidän pitäisi saada eun tasolla vielä näissä hyljeasioissa vietyä eteenpäin on se miten me voisimme kaupallisesti hyödyntää hylkeitä suomi on saanut poikkeusluvan siitä että me pystymme metsästämään sekä harmaahyljettä että itämerennorppaa jonkin verran mutta niitä ei saa kaupallisesti hyödyntää mihin ne hylkeet sitten joutuvat sieltä sitäpä minä vain kysyn ja moni muukin kysyy miettii ja mitä järkeä on edes yrittää alkaa pyytämään sillä niiden pyytäminen on todella vaikeaa ja hankalaa no aikoinaan oli iso taloudellinen merkitys suomalaisille kalastajille että hylkeitä pystyttiin hyödyntämään tällä hetkellä se ei ole mahdollista ja nyt meillä on vain toiveena se että jossakin vaiheessa eussa kerran meille on annettu lupa niitä jonkun verran pyytää niin niitä pystyisi myöskin kaupallisesti hyödyntämään toinen ongelma meillä rannikkokalastamiselle on merimetsojen määrä merimetsojen myöskin lyhyessä ajassa kymmenessä vuodessa eksponentiaalisesti kasvanut todella huikean korkeaksi merimetsot aiheuttavat erittäin pahaa jälkeä verkkoiltaessa itse olen sisämaasta ja meillä yhden kerran järvellä kävi merimetso se oli kyllä ohikulkumatkalla tuolta pohjoisesta tänne etelään päin mutta mitä yksi merimetso sai jo aikaiseksi siinä meillä verkoilla meillä oli siianpyynti menossa siinä ja kun meillä on pintaverkot siinä siian pyynnissä niin se sai todella pahaa jälkeä aikaiseksi yksi merimetso sai hävitettyä ison määrän siikoja pilalle verkkoihin tuli isot määrät reikiä

koko kesän siinä minulla muutamassa päivässä yksi merimetso sai jo niin paljon aikaiseksi kävin viime viikolla tuossa läheisellä rannikolla katsomassa kaupallista kalastamistoimintaa ja kyllä kalastajat olivat aivan pulassa he sanoivat että he eivät pysty käytännössä verkoilla pyytämään enää ollenkaan ja rysien käyttökin on mennyt todella vähäksi koska ei enää pysty kalastamaan juuri ollenkaan eikä siellä enää ole kalaa mitä saada

eli meidän pitää saada merimetsosta kunnolliset kannanhoitosuunnitelmat ja senmukaisia tuloksia myöskin aikaiseksi arvoisa puhemies toinen asia mikä tässä kyseisessä tämän päivän esityksessä mukana on sitten tämä että lisäksi esityksen mukaan jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti olisi sallittu vain niille kaupallisille kalastajille jotka ovat ilmoittaneet elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen kaupallista kalastusta jokialueella

se että tornion muonionjoki on itämeren alueen tärkein poikastuotantoalue sillä alueella olisi erittäin tärkeää että lohet pystyisivät kunnolla nousemaan ylös toissa kesänä sinne nousi satatuhatta lohta mikä oli huippuennätys pitkiin aikoihin viime kesänä niitä nousi vain semmoinen viisikymmentätuhatta kappaletta jostakin syystä määrä oli huomattavasti vähäisempi nyt olisi me voisimme varmistaa että jatkossakin lohien määrä sinne jokeen on todella korkea ja me tiedämme mihin lohet sieltä väliltä katoavat tai jäävät ensimmäinen tärkeä asia on se että tornion muonionjoen suussa olevien hylkeitten ja sitten näitten norppien määrää saadaan vähennettyä niin että yleensä ottaen lohet pääsevät sieltä nousemaan ylöspäin tärkeintä tässä tornion muonionjoki asiassa on se että kun lohen arvo joesta tai merestä pyydettynä tai muuten suoraan on vain muutaman euron kilo niin kun se menee matkailutuotteeksi niin se on jopa tuhat euroa kilo elikkä silloin puhutaan niin merkittävästä matkailullisesta ja elinkeinollisesta tuotteesta ja toiminnasta että on ehdottomasti aina parempi että kala nousee mahdollisimman korkealle ja me saamme sieltä sitten matkailullisia tuloja aikaiseksi kiitoksia siis tästä esityksestä tämän mukaan sitten eteenpäin mennään niin että me saisimme toivottavasti meidän koko kalastustoimintaamme kehitettyä eteenpäin saisimme ihmisille työpaikkoja ja me saisimme pöytäämme suomalaista kalaa

arvoisa rouva puhemies vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta voimaan tulleen täytäntöönpanolain keskeisenä tavoitteena on ollut kaupallisen kalastuksen kannattavuuden ja toimintaedellytysten parantaminen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevan järjestelmän avulla pyritään parantamaan mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa kalastusta mahdollisimman kustannustehokkaasti ja markkinoiden kannalta optimaalisesti jotta myös ammattikalastuksen kannattavuus ja kyky kehittää toimintaa paranisivat päävastuu kalastuskiintiöiden käytöstä on nyt siis siirtynyt kalastusalan yrityksille ja ammatinharjoittajille kun se ennen oli valtiolla nyt käsittelyssä olevan esityksen tavoitteena on vahvistaa tuon täytäntöönpanolain alkuperäisten hyvien tavoitteiden saavuttamista on siis hyvä asia että kalastuskiintiöiden jakamisen menettelyjä edelleen selvennetään esitys sisältää myös tärkeän lisäyksen siitä että todellakin jokialueilta saadut itämerenlohet velvoitettaisiin merkitsemään samalla tavoin kuin merestä saadut lohet tässä on tarkoituksena siis tehostaa lohenkalastuksen valvontaa mikä on erittäin kannatettavaa

ely keskuksen kalataloushallinnon tehtäviä tuo varsinais suomen elyhän vastaa koko maassa merialueen kalataloustehtävistä toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevat päätökset tehtäisiin troolikalastusta lukuun ottamatta jatkossa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa näin sääntö suomi selkiytyy vaikka jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa saatujen lohien merkintävelvoite hieman lisää viranomaisten ja kaupallisten kalastajienkin tehtäviä tämä järjestely selvästi parantaa viranomaisten ja kalakaupan mahdollisuuksia valvoa sitä että myyntiin otetaan vain laillisesti pyydettyjä lohia olennaisia vaikutuksia julkiseen talouteen tällä lakiesityksellä ei ole arvoisa puhemies on huomionarvoista että merkitsemisvelvoitteen ulottaminen myös jokialueella tapahtuvaan lohenkalastukseen parantaa ja selkiyttää kalakaupan ja myös kuluttajien tietoisuutta lohisaaliin alkuperästä ja laillisuudesta ja parantaa samalla jokialueella harjoitettavan lohenkalastuksen valvontaa seurantaa ja sitten siellä matkailukalastuksen puolella todellakin lohen arvo nousee

a pykälään on tässä lakiesityksessä nyt sisällytetty mahdollisuus määrätä jokialueiden lohisaaliin enimmäismääristä ja jokialueelta saadun lohisaaliin koostumusta koskevista rajoituksista tarkemmin tätä mahdollisuutta tulee käyttää siihen että rakennettujen jokien jokisuilla lohenkalastus kohdistuu tulevaisuudessa todellakin vain istutettuihin lohikantoihin tämä menettely tukee myös kansallisen kalatiestrategian sekä lohi ja meritaimenstrategian tavoitteita sillä kaupallisen lohenkalastuksen kannalta tärkeimmät jokialueet ovat myös tuon kansallisen kalatiestrategian kärkikohteita

arvoisa puhemies todellakin tässä täytäntöönpanossa on paljon hyvää ja me oppositiossa ja ja sdpssäkin tervehdimme tätä ilolla tämä on hyvä asia toki pitää muistaa se että tämä kiintiöjärjestelmäasia on aika uusi kokonaisuus se on niin tuore että sen toimivuudesta on vielä mahdotonta tehdä johtopäätöksiä kuitenkin kuten edustajat tässä hyvin nostivat esille tässä on se hyvä puoli että kun meillä on ollut se ongelma että kaupassa lohet merkitsemättöminä aiheuttavat epätietoisuutta kuluttajille ja alan toimijoille ja sitä kautta ovat vaikeuttaneet valvontaa niin kyllä tämä muutos selkeyttää tilannetta mutta tietysti kaiken kaikkiaan jotain tähän meidän kalastuselinkeinoomme pitääkin keksiä meillä on niin sisävesillä kuin merillä se ongelma että kannattavuus on haasteellista ja meilläkin sisä suomessa erityisesti on haastavaa elättää itsensä kalastuksella mutta toki kun kun katsoo tänään ulos ikkunasta ja näkee millainen ilma on niin voi todeta että moni moni on siellä nytkin kalastamassa ja jos voisi hallitukselta vielä jotain toivoa näin loppukaudelle niin tietysti sellaista lainsäädäntöä mikä varmistaisi sen kalan saannin se on ainakin näin henkilökohtaisesti myös meille vapaa ajankalastajien puheenjohtajille se iän ikuinen jokakesäinen haaste

saaliiden paranemisesta se lienee niitä kalamiesten ja naisten asioita se on henkilökohtaisista taidoista kiinni ja toivon onnea ja menestystä edustajakollegalle ja kollegoille mutta mitä tulee

kalansaaliiden lisäämiseen tässä maassa niin olisi erittäin toivottavaa että vihdoin ja viimein päästäisiin lainsäädäntöä parantamalla niin kuin tässä ollaan parhaillaan tekemässä kotimaisen kalan käytön lisäämiseen nythän meillä on suomessa onneton tilanne että yhä valtavia määriä vuosittain tuodaan kalaa ulkomailta suomeen vaikka suomeen vaikka asumme maailmassa eniten järviä ja myös merialuetta sisältävän maan rajojen sisällä täällä olisi mahdollisuuksia kotimaisten kalojen lisäkäyttöön vaikka kuinka paljon ja mitä nyt on paljon keskusteltu kalastuksesta suomen järvillä ja on esimerkiksi tämä kalastuslain pykälä jossa on hieman ongelmallisia kohtia jossa muun muassa virtaavista vesistä onkiminen on kiellettyä niin toivoisin hartaasti että päästäisiin järkevään ratkaisuun sehän on semmoinen asia että kun käytte jollakin isolla järvellä niin näette sen tilanteen todella tai ihan vaikka merialueellakin viime kesänä olin pielisellä käymässä kaverini veneellä sieltä veneiltiin yhtenä päivänä ja hämmästyttävää on se miten vähän siellä on kalastajia todella aivan yksittäin venekuntia siellä täällä ei mitään merkitystä suomalaiselle kansantaloudelle tällä asialla on myös terveydellistä merkitystä jos saamme kotimaisen kalan käyttöä lisättyä se on erittäin positiivinen asia ihmisten terveyden kannalta kala on terveellinen ravintoaine ja ennen kaikkea se parantaa kaikkia näitä ihmisen elämälle tärkeitä asioita muun muassa veriarvoihin sillä on positiivinen vaikutus mutta mitä edustaja maijala puheenvuorossaan mainitsi tästä harmaahylkeen ja itämerennorpan tilanteesta niin siihen pitäisi todella yhteisellä kalastuspolitiikalla pystyä vaikuttamaan että saisimme todella tätä harmaahylje ja itämerennorppaongelmaa vähän jonkunasteiseen kuriin samoin tämän merimetsoasian onhan täysin käsittämätön tilanne että meillä on ammattikalastajat ovat siitä puhuneet sen kymmenentuhatta kertaa että näitä hylje ja norppakantoja pitäisi pystyä leikkaamaan ja ennen kaikkea hyötykäyttämään eihän ole mitään järkeä poistaa se eläin sieltä luonnosta ja sen jälkeen jättää käyttämättä se saatu hyöty se on kyllä sitä hölmöläisen taloudenpitoa sellainen taloudenpito olkoonkin että euroopan unionista on tullut tällaisia säädöksiä niin olen ihan satavarma siitä että jos maa ja metsätalousministeriössä ja yleensäkin suomen

näistä luonnonvaroistamme meille mahdollisuus eikä niin että se on vain pakkopullaa niin että kun joku eläin on vaikka nyt se harmaahylje poistettu niin käytettäisiin siitä saatavissa oleva hyöty ja sillä sipuli ja edustaja skinnarille näin lopuksi toivotan kireitä siimoja

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä tässä täytäntöönpannaan euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa suomihan otti uuden suunnan itämeren lohenkalastuksessa vuonna kaksituhattakaksitoista ja maa ja metsätalousvaliokunta oli silloin tässä asiassa aloitteellinen ja aktiivinen ja oli hienoa että myös maan hallitus kuunteli maa ja metsätalousvaliokunnan näkemyksiä sillä se on osasyy siihen että tänä päivänä lohta nousee esimerkiksi tornionjokeen ja siitä juuri vapaa ajankalastajat kiittävät ja aluetaloudellinen merkitys on toista luokkaa kuin verkoilla kalastettuna toki näitä asioita ei pidä liiaksi panna vastakkain mutta kun tällä hetkellä ollaan parhaassa kalastuskaudessa tuon esille sen että jos euroopan unionissa on yhteinen kalastuspolitiikka kiintiöt ja merkitsemisvelvollisuus jokialueilla mitä tässäkin hallituksen esityksessä on niin valvonnalla pitää pitää huoli että näitä yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan

lohen ylikalastuksen saadaan kuriin koska se on koko tämän järjestelmän uskottavuuden kannalta kaikkein merkittävin seikka kun täällä on kalastuksesta kiinnostuneita kansanedustajia niin olisi hyvä kuulla heidänkin mielipiteensä mutta nyt kun meillä on on hyviä lohijokia ja ja tällä hetkellä tenojoellakin kalastus on on alkanut kala ei taida kovin paljon tällä hetkellä vielä nousta ainakin

minun mielestäni sielläkin pitää ottaa kiintiöt ja valvonta käyttöön että kalat merkitään koska se on silloin se tae että me tiedämme kuinka suuria nämä saaliit todellisuudessa ovat

arvoisa puhemies hyvä jatkaa edustaja eestilän puheenvuorosta elikkä ensinnäkin tenosta olen aivan samaa mieltä näistä asioista kuin edustaja eestilä tenollakin olisi minusta hyvä että otettaisiin käyttöön tornion muonionjoella elikkä saa ottaa yhden lohen päivässä tai korkeintaan kaksi lohta päivässä ja saataisiin tietää minkä verran niitä tulee tosin tenollakin on nyt tullut käyttöön sitten tämä ilmoitusvelvollisuus jonka jälkeen tiedetään paljonko lohia

ihan hyvin lähtenyt lohia nousemaan mutta nyt sitten puolasta oli järkyttävää kuulla että sieltä on ilmeisesti salakalastettu kolmekymmentätuhatta lohta mikä on kymmenen kertaa enemmän kuin kyseisen maan kiintiö on olemassa

paljon edessä miten me saamme tämän asian kannustettavasti hoidettua eteenpäin nyt mennään sisävesille joita tosin tämä alkuperäinen esitys ei koske mutta kuitenkin kala asioissa kalavesien hoitaminen on vesioikeuden omistajien rooli ja tehtävä ennen kaikkea millä varalla se tehdään miten tämä kalavesien hoitaminen tehdään sielläkin väestö vähenee ja vanhenee koko ajan joitten tehtävä ja

pitäisi nyt alkaa miettimään ihan uudella näkökulmalla näkökulmalla miten tätä työtä alettaisiin tekemään miten me saisimme sinne myös uutta ja nuorempaa porukkaa matkaan myöskin vapaa ajankalastajia ja muita kiinnostuneita siihen kuvioon mukaan ja tämä toisarvoinen kala ennen puhuttiin roskakalasta nyt puhutaan toisarvoisesta kalasta miten sitä voidaan alkaa hyödyntämään meillä on kaikki kalapihvit ja puikot tällä hetkellä muualta tuodusta kalasta me voisimme alkaa tekemään niitä vaikka särjestä minulla on työn alla lakialoite särjen arvonlisäverovapautuksesta elikkä kun tällä hetkellä meillä voi poimia marjoja jokamiehenoikeudella ilman arvonlisäveroa niin voisimmeko me jatkossa pyytää muun muassa särkiäkin ilman arvonlisäveroa ja myydä niitä sitten eteenpäin kuten jokamiehenoikeudella
arvoisa puhemies täällä on tänään puhuttu paljon lohesta ja hyvä niin mutta kuten todettu niin niin kalastuksessa on paljon muutakin mutta minun mielestäni avainasia on kuitenkin se millaisen jalostusarvon me pystymme luomaan kalalle millaisen arvoketjun ja ja etenkin katsoa vientiä koska maailmalla tai jo pelkästään euroopassa villistä kalasta on huutava pula siksi suomalainen hauki ja muut kalat jopa se särki ovat ehdottomia laatutuotteita kun ne oikein valmistetaan itsekin sain ottaa oppia silloin pohjois suomessa ja kuusamossa eli terveisiä vain sinnekin mutta meillä on mahtavan iso potentiaali myös meidän sisävesissämme kun katsotaan kalaliiketoimintaa kaiken kaikkiaan siinäkin mielessä toivon ministeri leppä ei ole paikalla vieläkin uusia ja tehokkaampia toimenpiteitä siihen että meidän kalamme saadaan jalostettua siten että tuottajallekin jää siitä tarpeeksi katetta se on kannattavaa elinkeinotoimintaa meidän pitää oppia brändäämään meidän suomalaisia kalatuotteitamme tekemään niistä kansainvälisiä vientiartikkeleita ja se on ihan selvä asia mutta sitten vielä tenon kiintiöistä olen aivan samaa mieltä kuin kuin edustajakollegat edellä että me voisimme hyvin katsoa tätä kiintiöasiaa koska meidän pitää kuitenkin välttää se viime kesän katastrofaalinen tilanne että lupia ei saa olin itsekin siellä lasten kanssa ja tilanne oli todella vaikea ja kansainväliset matkailijatkin joutuivat kääntymään takaisin he eivät saaneet suomen puolelta lupia joko he menivät norjan puolelta hakemaan tai sitten heidän piti palata kotimaahansa siinäkin mielessä

arvoisa rouva puhemies kalalta maistuvia puheita toivotaan että se on mahdollista myös rannikkokalastajille että me saamme lohikannat sellaiselle tasolle että me tuolla satakunnassakin voimme saada ruokapöytiin lohta ihan sitä kotimaista ettei tarvitse tyytyä norjan pussiloheen mutta se edellyttää juuri sitä maa ja metsätalousvaliokunta kuten edustaja eestilä tuossa hyvin kuvasi on johdonmukaisesti lähtenyt ottamaan härkää sarvista kiinni ja lähtenyt tukemaan tieteellisen arvion pohjalta olevia kalastusmääriä meillä on paljon vielä tehtävänä töitä ja yksi on juuri se että merkitsemisen pitää ruveta tapahtumaan mutta se pitää tuoda myös kotitarvekalastukseen ja vapaa ajankalastukseen me olemme rämpineet suomessa tämän saman asian kanssa niin että me emme voi tietää paljonko vapaa ajankalastuksesta nousee lohta veneisiin on arvioitu nyt valiokunnan kuulemisissa kun puhuttiin kiintiöistä että erittäin merkittävä osa siitä mitä varsinkin tanskan edustalla nousee mutta se on vain arvioihin perustuvaa paljonko sitä nousee kalakuolleisuutta emme pysty tietämään meillä on todella isoja ongelmia nimenomaan puolan väärin raportoidun kalastuksen osalta meidän pitää eussa enemmänkin yhdistää minä en halua euta meidän metsäsektorillemme luomaan yhteistä metsäpolitiikkaa mutta ehkä tässä kalastuspolitiikassa pitää olla jotakin yhtenäisyyttä ja sen pitäisi vielä enemmän keskittyä niin että se on enemmän itämeren rannikolla olevien ja kutujokia kutujokia sisältävien maiden päätöksenteossa kuin että se olisi lähtökohtaisesti aivan yhtenäistä eurooppa ja eu sääntelyä meidän pitää huomioida se että

on kansainvälisen kalastuksen säätelyn lähtökohtana että on nautinto oikeus niissä maissa joissa lohijokia on ja heillä on myös niin sanotusti etuotto oikeus no mitä se tarkoittaisi lainsäädännön puitteissa olisimmeko häviämässä suomessa vai emme meillä on kunnostettu lohijokia mutta anteeksi rouva puhemies

arvoisa rouva

noin eduskunnan kannalta että maa ja metsätalousvaliokunta on pystynyt näissä asioissa hyvässä yhteisymmärryksessä viemään eteenpäin asioita niin että suurta valiokuntaa on pyritty lausunnoilla ohjeistamaan mitä pitää tehdä ja kuinka tulisi toimia niin että oltaisiin tasapainoisessa tilanteessa mutta toivoisin että me tämän oman pesämme putsaisimme vapaa ajan kotitarvekalastuksen osalta ei sen takia että vapaa ajankalastajaa pitää rankaista vaan sen takia että tämä on yhteinen asia että lohikannat voivat entistä paremmin ja me tiedämme sen todellisen kalakuolleisuuden sen mitä meidän merialueella ja jokisuun varressa saalistetaan se on lähtökohta että meillä pitää olla faktatietoa siitä kuinka tulee tapahtua sisällä suomen pitää antaa vahva viesti siihen että jos me käytämme eun eun varoja kalastuksen valvontaan niin raporttien joita tuotetaan kalastuksen valvonnassa nyt vaikkapa puolan osalta pitää olla avoimia niiden pitää olla eun saatavissa jotta voidaan arvioida ovatko kalakannat oikeat vai onko tosiaankin niin että jos kiintiö on vähän reipas kuusituhatta niin sieltä nostetaan huomattavia määriä enemmän väärin raportoitua lohta nimenomaan juuri meritaimenena mutta vielä vähän sitten tätä kotimaan asiaa tervetuloa satakuntaan katsomaan kuinka järvikalaa pyydetään kuinka siitä tehdään pihviä seitsemän kilometrin hiilijalanjäljellä tulee nuottausta pyhäjärvestä se käsitellään saman järven rannalla ja saman järven rannalla se lähestulkoon myös jalostetaan eli meillä on mahdollisuuksia ja kiitänkin edustaja maijalaa hyvästä avauksesta tästä alvi asiasta tällä hetkellä toiminta vielä saa tukea tavallaan niin että se on vesistönhoitoon liittyvää kalastuksen tukemista mitä nämä nuottakunnat saavat tiettyjen kilojen osalta mutta se rupeaa jo olemaan taloudellisesti ja onkin omilla jaloillaan seisovaa toivoisin että semmoista toimintaa levitetään ympäri suomea ja ja se on etenemässä hyvässä määrin edustaja maijalan järjestölle onnea ponnisteluissa
arvoisa puhemies edustajat eestilä maijala ja myllykoski ottivat esille nämä kalastuksen kiintiösäädökset eun eri maissa ja tosiaan esimerkiksi puola niitä rikkoo

mielestäni pitäisi rohkeammin tuoda nämä asiat esille ja avata suunsa tästä asiasta jos me täällä sitä vain ihmettelemme niin asiat eivät parane vaan jos tällaisia säädöksiä ei noudateta täytyy silloin ottaa kovempi kanta ja antaa kovemmat sanktiot me syömme tosiaan vain kaksikymmentä prosenttia kalastamme kotimaista kalaa se on todella vähän mutta jos ajatellaan viljelijää jos ajatellaan ammattikalastajaa tänä päivänä niin eihän sitä ammattia voi harrastaa eikä harjoittaa mitenkään jos se ei kannata ollenkaan kalastajat ovat näistä ongelmistaan puhuneet jo vuosikaudet mutta nyt on tosi kysymyksessä olin sellaisessa tilaisuudessa missä oli meidän varsinais suomen rannikkokalastajiamme siellä oli kustavista taivassalosta uudestakaupungista houtskäristä edustajia jotka tekevät kalastusta ammatikseen ja he sanoivat että pian täytyy laittaa pillit kyllä pussiin tuli tämä ongelma kanssa

hyljekannat ovat suurentuneet on hyvin paljon varsinkin siellä uudenkaupungin suunnalla valtavat määrät niin paljon kuin minäkin eläimistä tykkään pitää tietysti olla järki kädessä ja katsoa ettei kanta tule liian suureksi niin että se haittaa esimerkiksi ammattikalastusta ja on todella tärkeää että suomi saa suomi saa kotimaista kalaa pöytiinsä on se ruoka sitten viljaa tai sianlihaa tai kalaa niin alkuperäismerkinnät se mistä alkuperä on pitää saada ehdottomasti nyt kokonaan käytäntöön että ihmiset ja ja tietysti kuluttajat tietävät minkämaalaista ruokaa sitä syödään mutta kuitenkin nyt on korkea aika tehdä ammattikalastajien kohdalla se että meidän on pakko puuttua näihin ongelmiin niin että he voivat tätä ammattia harrastaa ja harjoittaa tulevaisuudessakin
arvoisa rouva puhemies on todellakin niin että suomalaisen kalan käyttöä pitäisi radikaalisti lisätä ymmärrän tämän lohiongelman että se on jalokala ja se on uhanalainen selvästi ja esimerkiksi järvitaimenen osaltahan pohjois karjalassa ensi kesänä alkaa merkittävä kuurnan voimalaitoksen rakenteen muuttaminen niin että luonnollinen virtaus jokeen palautetaan ja lohi pääsee nousemaan täällä tehdään aidosti töitä kotimaisen alkuperäisen järvitaimenen puolesta mutta pohjoisen jokiin lohet nousevat kutemaan niin se on selvä asia että sitä tarkkaillaan ja sitä valvotaan tarkasti näin näin tulee ollakin että pääsevät lohikannat vahvistumaan tuollaiset puolan tekemät sanotaanko väärinkäytökset että puolassa on jätetty raportoimatta ja on kalastettu paljon paljon enemmän joka tapauksessa pitää pystyä karsimaan pois mutta se mikä tästä maasta puuttuu ja minun mielestäni on erittäin iso ongelma ja semmoinen jopa tavallaan murhe on se kun meillä valtava määrä sisävesiä on tässä maassa hetkellä on aivan onneton kerron esimerkkinä kiteen kaupungin alueella tehdään parhaillaan

puruveden valuma alueella toimenpiteitä eu varoin jotta saadaan puruveden tietyt lahdet puhdistettua siinä tehtiin koenuottaus puhdistusnuottaus kun oli muutamia reheviä lahtia ja viidellä nuottakerralla kalaa nousi kolmekymmentäkaksi tonnia ja kaikki tämä kalamäärä meni käytännössä minkki ja kettutarhoille ruuaksi minkkien ja kettujen ruoaksi no hyvä että se meni edes sinne ruuaksi koska muutenhan se olisi joutunut maakuoppaan koko sato mutta tämä kuvaa sen miten valtavasti tässä maassa on kalaa ja ja me siitä huolimatta tuomme suurimman osan kalasta suomeen maan rajojen ulkopuolelta kyllä meidän pitäisi tässä maassa pystyä parempaan ymmärrän nämä euroopan unionin politiikan ja byrokratian kiemurat ja tässä on yksi laki jossa yhteistä kalastuspolitiikkaa viedään eteenpäin mutta kyllä meidän pitäisi olla pikkuisen itsekkäämpiä näissä asioissa että hoitaisimme näitä muun muassa harmaahylkeen ja itämerennorpan kantoja pienemmiksi ja merimetsoasiassa toimisimme niin kuin muutkin toimivat että

arvoisa puhemies kehutaan nyt tässä kilpaa toisiamme edustaja myllykoskelle kiitoksia siitä että olette antanut minulle mahdollisuuden tutustua satakunnan toimintaan oli muuten erittäin mukavaa hyvää ja hyödyllistä käydä tutustumassa siihen miten pyhäjärvellä näitä asioita on viety eteenpäin siellä on tämä nam kalahanke jolla on saatu todella paljon tuloksia elikkä on saatu hyödynnettyä toisarvoista kalaa ihan kunnollisiksi tuotteiksi ja sitten apetit hyviä kalapihvejä oikealla lailla määrän että on saatu ihan massamittakaavaista tuotantotoimintaa aikaiseksi osa tästä oli sisävesien kalaa osa oli mereltä tulevaa toisarvoista kalaa mutta kuitenkin on saatu hyvin asioita eteenpäin näitä kalojen jalostuspaikkoja on suomessa aivan liian vähän no vähänhän niitä on koska meillä ei enää kalastajiakaan juuri ole elikkä meidän täytyy saada tämä todellakin jo organisoitua uudella tavalla että me saisimme sen tosin maataloudessa ja monessa muussakin asiassa meillä on sama ongelma että ihmiset eivät enää kovin helpolla lähde tuonne säitten armoille ja luonnon armoille töihin pedot kuuluvat luontoon meidän roolimme ja tehtävämme on kuitenkin se kun ihmisinä vaikutamme niin paljon luonnon kiertokulkuun ja kokonaisuuteen että meidän pitää elää tasapainossa luonnon kanssa eikä niitten petojen määräkään saa lisääntyä ihan mahdottomasti

elää luonnossa mutta ihan sellaisella järkevällä määrällä niin että kaikkea muutakin elämää pystytään siellä harjoittamaan nyt sitten merellä olen päässyt tutustumaan hylje ja merimetsotilanteeseen ja tilanne on todella paha siellä eivät todellakaan ole asiat tällä hetkellä kunnossa ne ovat petoja näiden petojen vähentämisessäkin pitää tehdä oikealla lailla toimenpiteitä minä olen luonnonystävä mutta rajansa silti

sitten vielä virtavesien kunnostamisesta on mahtavaa että meillä on talousarviossa varattu näihin rahaa toivottavasti jatkossakin saadaan ja saisimme näitä lohiasioitakin vietyä eteenpäin yksityistielakiasiassa keskustelimme siitä miten meidän pitää varmistaa se että kalat pystyvät kulkemaan ja pääsevät kutemaan myöskin pienemmissä vesistöissä sitten viimeisenä otan esille hauen meillä on mahtava kala nimeltänsä hauki siitä turistit olisivat todella kiinnostuneita se on oikein hyvä kala arvokas miksi me emme sitä osaa kunnolla hyödyntää

arvoisa rouva puhemies ettei tämä toinen puheenvuoroni mene aivan asian sivuun niin kuin tuo ensimmäinen niin haluan tässä nyt korostaa että hallituksen esitys on sinällään hyvä tässä on nimenomaan kysymys siitä että kaupallisen kalastuksen osalta voidaan parantaa kaupallista kalastustoimintaa harjoittavien elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia siirtää kiintiöitä toiselle mikä mahdollisuus tuli tämän vuoden alusta voimaan ja nyt tällä uudistuksella pyritään vielä entisestään mahdollistamaan mahdollistamaan sitä järkevää toimintaa niin että tämä ammattikalastajien kannattavuuskysymys olisi etunenässä ehdotetaan kymmenen prosentin kalastajakohtaisen kiintiön ylittämisoikeutta kansallisella lainsäädännöllä mikä on erityisen hyvä ja sitten on se että meillä tuolla jokisuualueilla ne jotka ilmoittavat harjoittavansa kaupallista kalastusta saavat saalistusaikoihin tiettyjä joustoja ja ja pääsevät sitä kautta toimimaan meillä tuolla naapurissa on jo useamman vuoden ajan ollut käytäntö että he voivat pyytää lohta aiemmin meille tuli vain oliko se nyt yhden rysän osalta mahdollisuus vai oliko se jollakin matkalla nyt en valitettavasti muista kyllä ulkoa mitkä nämä määrät olivat mutta hanke on hyvä koska meidän tarvitsee turvata myös ammattikalastajien mahdollisuudet hyödyntää meidän lohikantaamme mikä toivottavasti edelleen runsastuu
arvoisa

talturer hyviä puheita kalastuksesta niin skinnari elomaa hoskonen maijala kuin myllykoskikin

esille tässä se on valtava ongelma myös tuolla pohjanmaan vientirannikolla ja siinä viranomaisten täytyy myös olla tarkkana ja myöntää niitä lupia että siihen asiaan voidaan puuttua koska myös ammattikalastajien tulee

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies kiitos puheenvuorosta esitys on sinällään hyvä ja myöskin valiokunta on esityksessään yksimielinen myöskin itse lyhyt ja ytimekäs ei ole välttämättä kyse ihan kauhean merkittävistä tai isoista muutoksista enemmänkin siitä että joustavoitetaan ja helpotetaan asioita toivottavasti voidaan myöskin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä lisätä nopeampaa reagointikykyä ja joustoa ja näin poispäin mutta ehkä nimenomaan strategiarahoituksen osuus tässä esityksessä on se mikä valiokunnan kuulemisessa herätti eniten keskustelua jos miettii esimerkiksi asiantuntijalausuntoja siellä oli aistittavissa jonkinlaista huolta varmasti siitä että ei kai ikään kuin synnytetä uutta polkua ja taas ikään kuin tämmöistä uutta hankerahoituskanavaa joka sitten koululle yksittäiselle oppilaitokselle on aina myös hallinnollisesti aika iso rasite varmaan laajemmin tuo keskustelu nosti esille sen että edelleen tätä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää tulee kehittää siihen toivottiin vielä tulevaisuudessa lisää läpinäkyvyyttä joustoa muun muassa opiskelijoiden osallisuutta kaikki tämäkin tukee sivistysvaliokunnan aikaisempaa lausuntoa missä myös sivistysvaliokunta on velvoittanut että joka syksy seurataan ja saadaan selvitystä siitä miten tämä rahoitusmalli toimii ja nyt valiokunta tässä omassa mietinnössään nostaa esiin että myöskin tämä uusi strategiarahoitukseen liittyvä lisätalousarvion kautta tuotava mahdollinen rahoitus olisi osa tätä selvitystä eli pystytään koko ajan sitä seuraamaan ja myöskin niitä asiantuntijoita jotka tästä esityksestä olivat huolissaan rauhoittaa tämä tieto että myöskin valiokunta tätä tilannetta seuraa niin että myöskään mitkään ne uhat eivät toteudu mitä mitä nostettiin esiin toinen mikä kuulemisessa tuli esille ja mikä liittyy tähän esitykseen liittyy opiskelijapalautteisiin tämä oli enemmän tekninen huoli asiantuntijat oppilaitoksista nostivat esille että nyt kun opiskelijapalautesysteemi tulee voimaan tällä hetkellä järjestelmä on vielä aika heikko ja oli kokemus tai tuntemus siitä että tällä hetkellä oppilaitoksissa se saattaa vaatia jopa ihan manuaalista työtä mikä on sitten jälleen kerran aina muista resursseista pois eli siellä toivottiin pikaisia toimia sen suhteen että järjestelmä saadaan valtakunnalliseksi ja toimivaksi nimenomaan tämmöinen sähköinen järjestelmä jotta sen opiskelijapalautteen jota tälläkin hetkellä jo paljon kerätään tuottaminen olisi mahdollisimman sujuvaa se nähtiin arvokkaana mutta järjestelmältä toivottiin vain lisää ketteryyttä jotta se ei ikään kuin aiheuta ylimääräistä turhaa työtä

edustaja toivolalta kun hän tietää paremmin näitä asioita tapasin jokin aika sitten ylä savon ammatillisen koulutuksen rehtorin ja hänen oli se että heiltä häviää rahoitusta koska rahoitus osittain lasketaan nuorisoikäluokkien perusteella heille tulee opiskelijoita sadastakolmestakymmenestä kunnasta ja siellä on yksi suomen kovimpia vientiteollisuuskeskittymiä joten elinkeinoelämällä siellä on vakava ammattitaitoisen työvoiman krooninen pula ja nyt kun tämä rahoitus tulee nuorisoikäluokkien perusteella ja siellä itä suomessa tietenkin on vähemmän nuorisoikäluokkia ja lapsia niin se tavallaan ei kyllä palkitse sitä hyvää työtä mitä ylä savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä tekee koska siellä on niin vetovoimaista se koulutus että opiskelijoita tulee ympäri suomea ja sellaista mitä elinkeinoelämä vaatii miten te käsittelitte onko tämä oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä kun se osittain tulee tämän perusteella vai nousiko tämä kuulemisessa jollakin

arvoisa rouva puhemies tämä varsinainen kysymys ei ikään kuin näin konkreettisella tasolla tullut esille itse ajattelisin en tunne juuri tätä tapausta niin tarkkaan että tässä strategiarahoituksessa on oikeastaan kyse nimenomaan siitä ehkä voisi sopia myös tämmöiseen tilanteeseen että jos kesken kauden ikään kuin todetaan tarve reagoida mahdollisimman nopeasti ja tarvitaan sitä varten lisää rahoitusta niin silloin lisätalousarvion kautta nimenomaan eduskunnalla olisi mahdollisuus tätä rahoitusta myöskin lisätä ja tämä on tärkeätä varmaan myös oppilaitosten näkökulmasta koska varmasti kuulemisissa oli myös se huoli että ministeriöön siirtyisi enemmän